Arvoisa puhemies, herra komissaari, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet ja neuvoston edustajat, Euroopan unionin hajautettujen virastojen merkitys jäsenvaltioiden kansalaisille on paljon suurempi kuin yleisesti ottaen tullaan ajatelleeksi. Virastot keräävät ja analysoivat tietoa kansalaisille ja päätöksenteon pohjaksi kymmeniltä eri osa alueilta. Monet ovat kuulleet Euroopan elintarviketurvallisuusvirastosta, lääkevirastosta tai vaikkapa ympäristökeskuksesta. Jotkut virastot toimivat aktiivisesti kentällä kuten EUn rajaturvallisuusvirasto FRONTEX.

Mutta vähintään yhtä tärkeää veronmaksajille on se, miten järkevästi ja tehokkaasti meidän varojamme näissä virastoissa käytetään.

Koko EUn budjettivalvonnan näkökulmasta virastot ovat itse asiassa suorastaan melkeinpä ongelmattomia. Varsinkin jos niitä vertaa rakennerahastojen ja maataloustukien käytön valvontaan, erityisesti mitä tulee jäsenmaakohtaiseen tukirahojen käyttöön. Myös kokonaisuuden eli tarkasteltavana olevan rahasumman kannalta EUn varainkäytön todelliset ongelmat ovat muualla kuin jäsenvaltioihin sijoitetuissa EU virastoissa. Tästäkin huolimatta, herra puhemies, olen kiinnittänyt virastojen toiminnan tuloksellisuutta, varainhoitoa ja sen valvontaa käsittelevässä mietinnössäni huomiota erityisesti budjetointiin ja sen toteutumistarkkuuteen sekä yhteistyön parantamiseen virastojen, tilintarkastuksen ja sitä valvovan parlamentin välillä. EU virastojen toiminnan läpinäkyvyys ja niiden pitäminen puhtaana eturistiriidoista on niin ikään horisontaalimietintöni ja kaikkien 31 viraston vastuuvapausmietintöjen keskeistä sisältöä. Yhdenkään EU viraston yhteydessä ei saa eikä voi olla minkäänlaista epäilyä korruptiosta eikä kähminnästä sanan missään merkityksessä. Näin ei onneksi olekaan, mutta jokainen epäily eturistiriidoista on liikaa ja täytyy selvittää. Onneksi EU virastojen toiminnassa yleisesti ottaen suurimmiksi epäkohdiksi nousevat budjettien alitukset ja rekrytointikäytäntöjen täsmällisyys. Herra puhemies, haluan kiinnittää virastojen toiminnan tuloksellisuuteen erityistä huomiota. Samalla korostan sitä, että hyvinkin erilaisilla toimeksiannoilla toimivat virastot ovat eriarvoisessa asemassa, kun niiden toimintaa tarkastellaan yhdellä ja samalla vakiomitalla. On tietysti selvää, että tilintarkastuskriteerien täytyy olla kaikille samat, mutta esitän pohdittavaksi, saisimmeko virastoista veronmaksajien rahoilla enemmän irti, jos kriteerejä kyettäisiin soveltamaan tehtäväkohtaisesti. Mitä sitten tulee virastoille myönnettäviin vastuuvapauksiin, esitän tälle täysistunnolle, että Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen eli BERECin vastuuvapautta ja tilien päättämistä vuodelta 2012 tullaan lykkäämään puolella vuodella.